Myös vuoden 2013 parlamenttivaalit ovat Albanian demokratian kypsyystesti.

Länsi Balkanin maiden integroituminen Euroopan unioniin vahvistaisi myös unionin pahasti kadoksissa olevaa identiteettiä rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden airueena.